lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemies on erinomainen asia että hallitus on antanut tämän maatalouden tasausvarauksen korottamista koskevan esityksen maatalouden tasausvaraushan palvelee monessa mielessä viljelijän veroratkaisuja ja antaa mahdollisuuden ansiotulon verotuksen tasaamiseen se on aika pieni osa tämän varauksen merkitystä mutta se on myös veroluotto ja ennen kaikkea se on etukäteispoisto joka helpottaa niiden viljelijöitten investointeja jotka vielä uskaltavat maatalouteen investoida tuon rajan korottaminen enimmäisrajan korottaminen kolmestatoistatuhannestaviidestäsadasta eurosta kahteenkymmeneenviiteentuhanteen euroon on hyvä asia toivoisin kuitenkin voitaisiin poistaa koko tämä euromääräinen yläraja silloin kaikki viljelijät saisivat tehdä yhtä suuren suhteellisen varauksen tärkeää olisi että tämä muutos tulisi voimaan aikaisemmin kuin hallitus esittää esityshän on vasta vuoden kaksituhattakaksikymmentä verotuksessa sehän voitaisiin hyvin saattaa voimaan jo verovuoden kaksituhattakahdeksantoista verotuksessa mutta ainakin verovuoden kaksituhattayhdeksäntoista verotuksessa se pitää saada voimaan erinomainen esitys täytyy taas taas kiittää hallitusta hyvästä

arvoisa rouva puhemies suomessa vallitsee varsin pitkälle menevä yksimielisyys oman kansallisen elintarviketuotannon tarpeellisuudesta yhtä lailla ymmärrämme että oma ruoantuotanto edellyttää yhteisiä panostuksia joilla maatalouden kannattavuus varmistetaan meidän luonnonolomme eivät anna edellytyksiä selvitä eurooppalaisessa kilpailussa lisäksi on todennäköistä ja sanottakoon se tässä myös suoraan toivottavaakin että elintarvikekauppaa vapautetaan globaalisti globaali elintarvikkeiden vapaakauppa ei ole yksinkertainen asia se ei saa vaarantaa ruokaturvaa suomessa eikä euroopassa huoltovarmuus on turvattava samoin elintarvikkeiden laatutaso vapauttamiseen on kuitenkin pitkällä aikavälillä syytä varautua jotta emme joudu samankaltaiseen äkkisopeutukseen kuin taannoin suomen eu jäsenyyden alkaessa panostukset oman maataloutemme tukemiseen eivät voi olla kaupan esteitä myös suoralle tulotuelle on ylärajat siksi tukea on kanavoitava myös verojen kautta hallituksen esitys maatalouden tasausvarauksen ehtojen parantamisesta on sen vuoksi puhemies kannatettava kaksi näkökohtaa antaa kuitenkin aihetta sisällyttää tähän kannatuspuheenvuoroon varaumia ensinnäkin euroopan yhteisölainsäädäntöön nähden hallituksen esitys on tehty aika rohkeassa etunojassa esityksessä viitataan tarpeeseen käydä keskusteluita komission kanssa muutoksen suhteesta valtiontukisäädösten tulkintoihin nämä keskustelut olisi aina syytä käydä etukäteen ja varmistaa asia ennen lakiesitystä ainakaan vaalit eivät ole hyvä syy edetä ey oikeuden heikoille kevätjäille toisekseen esitykset ovat taakka maatalousvaltaisille kunnille lopulliset veromenetykset ovat toki pieniä mutta pienille kunnille kunnille ne voivat olla iso lovi tuloihin vaikka esityksessä luvataan kompensaatioita jäävät nekin myöhemmän arvailun ja valmistelun varaan kuinkahan valtionosuusjärjestelmä taipuu tuollaiseen hienosäätöön ettei asia myöhemmin unohtuisi olisi ollut paikallaan valmisteluvaiheessa kuulla maatalouden etujärjestön ohella myös kuntaliittoa

puhemies todella myöskin kannatan tätä esitystä ja yhdyn edustaja kivirannan näkemyksiin siitä että olisi paikallaan katsoa että tämä esitys kohtelisi kaikkia viljelijöitä samalla tavalla eli tämä yläraja tästä poistuisi koska siinä on kuitenkin prosenttileikkuri olemassa ei ole mistään pysyvästä tuesta kysymys vaan kysymys on siitä että tehdään ennenaikaisia poistoja jotka sitten tuloutuvat myöskin aikaa myöten pääosin verotuloina kyllä minä edustaja tuppuraisen puheenvuoron johdosta ihmettelen tätä eu nöyristelyä silloinkin kun siihen ei ole mitään aihetta ei suomen pidä lähteä kaikkia asioita kysymään vaan meidän pitää lähteä siitä mikä on suomen etu ja sitten esittää esittää se eulle ja viedä se lävitse liikenneministeriö minusta on onnistunut tässä viime aikoina juuri oikeanlaisessa eu politiikassa eikä ole lähtenyt etukäteen omia esityksiään tyrmäämään todellakin päivänä nuoria viljelijöitä pitää rohkaista investoimaan ehdottomasti pitää rohkaista investoimaan koska näkymä monella tapaa on epävarma ja riskit ovat lisääntyneet sen takia tällaiset esitykset jotka edes vähän osaltaan pienentävät sitä riskiä jolloin voitaisiin investoida suomalaisen puhtaan ruoan hyväksi ovat totta kai tärkeitä eikä pidä nyt lähteä tässä saivartelemaan

arvoisa rouva puhemies huoltovarmuuden ja kotimaisen laadukkaan ja puhtaan elintarvikeketjun turvaaminen ja maakuntien elinvoiman vahvistaminen on nähtävä kokonaisuutena josta halutaan pitää huolta edellä mainitusta syystä pidän käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä oikeansuuntaisena verovelvollinen voi nyt vähentää maatilan maatalouden puhtaasta tulosta veroilmoituksessaan ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä tekemänsä varauksen niin kuin tässä kuultiin tasausvarauksen suuruus on enintään neljäkymmentä prosenttia maatilan maatalouden puhtaasta tulosta ennen varauksen vähentämistä tasausvaraustahan on sovellettu suomessa vuodesta yhdeksänkymmentäyksi työryhmän joka nyt on työstänyt tätä uudistusta mukaan tälle uudistukselle tuloksen tasauskeinolle voitiin asettaa muun muassa seuraavia tavoitteita menetelmän tulisi vähentää kassaperiaatteeseen kohdistuvia kohdistuvia paineita epätaloudellisiin ratkaisuihin ja menetelmä ei sisältäisi investointivarauslain ohjailuvaikutuksia lausuntokierroksella lausunnonantajat pääosin kannattivat hanketta eräässä lausunnossa esitettiin että tasausvarauksen euromääräinen yläraja tulisi poistaa kokonaan eli samoin kuin mitä edustaja kiviranta pitäisi hyvänä että esitetty yläraja voitaisiin poistaa koska

ne investoinnit mitä tehdään ovat aina suhteellisia ja siinä mielessä ylärajan poistaminen olisi suotavaa

liityn niitten edustajien joukkoon jotka tätä esitystä täällä tervehtivät ilolla maatalouden kannattavuuden parantaminen on äärimmäisen tärkeää ja tällä tasausvarauksella voidaan jaksottaa tuloa maataloudessa voisi sanoa että tietyssä mielessä tämä rinnastuu esimerkiksi yritysten investointivarausten tyyppisiin tyyppisiin varauksiin joissa on mahdollisuus katsoa missä vaiheessa tarvitsee tehdä suurempia hankintoja ja sitten tulouttaa tulosta siinä vaiheessa kun niitä hankintojakin ollaan tekemässä ainakin itse ajattelen että tämä on todella järkevä tapa maatalouden isoja investointeja myöskin sisäisesti omalla omalla harkinnalla olla käyttämässä en ihan ymmärtänyt sitä millä tavalla tässä tässä tapahtuisi verotuksellisia menetyksiä jos kysymys on kuitenkin siitä että maataloudessa nämä rahat ollaan investoimassa niihin tuotannontekijävälineisiin joita tarvitaan siihen että maataloutta ja maataloustuloa voidaan tulevaisuudessa tehdä täällä onkin esitetty muutamia duubioita siitä pitäisikö yläraja kokonaisuudessaan poistaa no on tietysti tärkeää että nyt ylipäätänsä päästään liikenteeseen tällä mallilla ja ehkä sitten tulevaisuudessa voidaan miettiä millä tavalla neljänkymmenen prosentin maatalouden puhtaan tuoton ja toisaalta kahdenkymmenenviidentuhannen euron maksimiylärajan kohdalla kannattaisi menetellä vielä tästä voimaanastumissäännöksestä toki jos se olisi mahdollista veroteknisesti niin miksei tämä voisi olla vaikka jo kuluvan vuoden verotuksessa hyödynnettävissä mutta tietenkin niin sanotusti parempi myöhään

arvoisa rouva puhemies mitä tässä on edellä sanottu on todella oikein on todella tärkeää että teemme tekoja niin että puhdas ruoantuotantomme voisi säilyä se on ensiarvoisen tärkeää myös

huoltovarmuutemme kannalta siitä mitä edustaja tuppurainen totesi veromenetyksistä kunnissa täytyy muistaa että pääosin viljelijät joilla on suurempia tuloja maksavat pääomatuloveroa sitä teidän apteekkarituloanne josta josta paljon täällä salissa on huudettu eli velkaiset investoineet viljelijät voivat siirtää hyviltä vuosiltaan vähän tuloa seuraaville vuosille koska vuodet eivät ole veljeksiä ja sitten taas kun on aika niitä pystytään entistä paremmin tekemään on totta että jos tasausvarauksen yläraja poistettaisiin se helpottaisi vielä nykypäivän tulevaisuuden tiloja olisi tärkeää saada tämä mahdollisimman pian voimaan olen tästä täysin samaa mieltä kuin edustaja kiviranta mutta en todellakaan olisi erityisen huolissani kuntien kuntien verotulomenetyksistä sillä pääomatuloverohan ei suoraan kuntiin

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen ehdotus maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta on hyvä ja kannatettava ehdotus yhdyn niihin näkemyksiin mitä verojaoston puheenjohtaja edustaja kiviranta omassa puheenvuorossaan toi esille elikkä että tasausvarauksen enimmäismäärän yläraja poistettaisiin niin että neljänkymmenen prosentin raja puhtaasta tulosta olisi kaikilla kaikilla mahdollinen silloin se olisi tilojen välisestä liikevaihdosta riippumaton ja siinä mielessä viljelijöiden näkökulmasta tasapuolisempi toiseksi voimaan astuminen tässä lakiehdotuksessa on lähdetty siitä että se toteutettaisiin vasta vuoden kaksituhattakaksikymmentä verotuksessa mutta sehän olisi periaatteessa mahdollista toteuttaa vaikka jo viime vuodenkin vuoden kaksituhattakahdeksantoista verotuksessa koska koska ei se olisi poikkeuksellista että että näin meneteltäisiin mutta ainakin se olisi mahdollista tämän vuoden kaksituhattayhdeksäntoista verotuksessa huomioida tasausvaraus on käytännössä investointivaraus sillä mahdollistetaan osaltaan myös se että tilat voivat omiin investointeihinsa varautua jo etukäteen ja kyllä meidän on nähtävä se että maatalouteen investoiminen on meidän koko kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen välttämätöntä ja pitää muistaa kuntataloudenkin näkökulmasta se että maatilatalouteen tehdyt investoinnit useimmiten tuovat investointien toteutuksen aikana myöskin merkittävästi työtä ja toimeentuloa sinne paikkakunnalle mitä kautta taas ne jotka niihin osallistuvat maksavat sitten niistä tuloista veroa

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että en olisi ajatellut koskaan käyttäväni tätä puheenvuoroa parlamentissa ja että me joudumme tämmöiseen vastakkainasetteluun puhutaan kunnallisverosta ja siitä kuinka me työläiset palkansaajat maksamme kunnallisveroa ja pääomatulojen verojen maksajista

minä olen kiihkeä maatalouden kannattaja ja

myönteinen vasemmistolainen kansanedustaja mutta pitäisi nähdä nyt ja uskaltaa sanoa se ääneen että me maksamme kunnallisverolla kuitenkin pääomatuloja saavien perheiden lasten kasvatuksesta meidän kunnallisveropotentiaalillamme mutta olen sitä mieltä että tämä esitys on erittäin hyvä ja sitä pitää kannattaa me tarvitsemme ja me haluamme turvata tämän olen siitä hallituksen esityksen kanssa samaa mieltä että näin pitää menetellä tässä on juuri sitä mikä turvaa meidän koko

ruokatalouden ketjumme toimivuuden tämä on pieni signaali siitä mihinkä investointeja pitää suunnata ja kuten edustaja tässä aiemmin sanoi tässä on juuri se että se antaa varmuutta sinne mihinkä investointeja halutaan suunnata ja se rohkaisee nuoria uusia yrittäjiä sukupolvenvaihdoksen tai jonkun muun kautta siirtymään tälle elinkeinoalu eelle arvoisa rouva puhemies vähän ristiriitaisissa tunnelmissa tämä puheenvuoro päättyy nyt

arvoisa rouva puhemies aivan hyvä hallituksen esitys tämä on mutta pitää mielestäni rohjeta tarkastella tätä tilannetta mihin suomalaiset maatilat ovat joutuneet se että jotain tasausvarausta tai jotain muuta tällaista pientä veroyksityiskohtaa muutetaan sinällään ne ovat kannatettavia ja ja ne ehdottomasti pitää hyväksyä mahdollisimman pian mutta tämä lopullinen ongelma mikä on aiheutunut suomalaisille maatiloille on jatkuvasti ollut tämä aleneva tulovirta tilalle päin se tuote mitä maanviljelijä tilallaan tuottaa ja myy markkinoille on ollut alennusmyynnissä halpuutettuna jo niin pitkään että alkaa pikkuhiljaa usko mennä suomalaiselta maanviljelijältä että pystyykö tässä enää perhemaataloutta harjoittamaan viime vuoden valopilkku on tietenkin ollut tämä monelle maatilalle erittäin tärkeä metsätalouden tulo joka on hieman kehittynyt positiiviseen suuntaan viime vuosina hyvän hyvän markkinatilanteen takia puumarkkinat puumarkkinat ovat vetäneet ja hintakin on hieman kohentunut se on positiivinen uutinen koska monelle maatilallehan metsän tuotto edustaa huomattavaa osaa tilan puhtaasta tuotosta mutta tuleeko maatalouden oma tuotanto pellosta vai tuleeko se navetalta vai mistä tulee maanviljelijän tulovirta siihen perhemaatalouteen siihen meidän pitäisi tässä talossa kiinnittää erittäin vakavaa huomiota nyt on parhaillaan valmistumassa karhisen työryhmän loppuraportti siitä mitä toimenpiteitä tarvitaan että maanviljelijä saisi oikeudenmukaisen osuuden osuuden siitä kun maatalouden tuote jalostetaan eteenpäin ettei sitten se kauppa ja ja jalostusporras veisi kaikkea ja maanviljelijä jäisi taas kerran yksin siihen alenevaan tulovirtaan tämä on niin vakava juttu tämä ruoan halpuuttaminen mikä tässä maassa nyt tuntuu olevan muodissa ja vasta saimme lukea lehdestä ja ja muista tiedotusvälineistä näimme että taas on uusi halpuutuskierros halpuutuskierros alkamassa koska nämä meidän keskusliikkeet aidosti rupeavat ajattelemaan suomalaisen maanviljelijän todellista asemaa eihän tämä tällä keinoin voi jatkua että arvokasta työtä tekevää porukkaa pidetään suurin piirtein orjan asemassa ja sitten sen jälkeen vielä keskusliikkeet kehuvat suurilla voitoillaan

osuustoiminnan piiristä niin pikkusen ihmettelen missä näiden ihmisten omatunto on kyllä suomalainen maanviljelijä tekee suomen kansan kannalta äärimmäisen arvokasta työtä jos emme itse pysty tähän maahan tuottamaan omaa ruokaamme puhdasta ravitsevaa hyvää ruokaa niin sitten me olemme noiden maailmanmarkkinoiden armoilla ja sellaiseen suomea ei koskaan saa päästää toivoisin toivoisin nyt vihdoinkin että nuo kauppaneuvokset ja vuorineuvokset siellä suurissa hallintopalatseissaan pikkuhiljaa rupeaisivat ajattelemaan hieman enemmän suomalaisilla aivoilla

arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset arvostavat suomalaista maataloutta erittäin vahvasti ja siksi totean ryhmänkin puolesta että tämä esitys on paikallaan hyvä ja kannatettava tämä on ilmeisesti osa sitä sarjaa mitä tässä on viime viikkoina käsitelty maatalouden ahdingon helpottamiseksi meillähän oli tämä tilapäislainojen valtiontakauslaki sitten sitten satovahinkovakuutusten veron poistaminen määräaikaisesti ja nyt tämä tasausvarausesitys kaikki ovat hyviä ja tarpeellisia esityksiä tässä yhteydessä en kyllä voi olla ihmettelemättä sitä että sosiaalidemokraattien suunnalta tuli moitteet siitä että hallitus ei ole etukäteen nöyristellyt brysselin suuntaan ja pyytänyt lupaa tehdä tätä päätöstä joka on kuitenkin käytännössä tietyllä tavalla siirto eteenpäin eikä mikään pysyvä helpotus maataloudelle näissä aikaisemmin mainitsemissani lakiesityksissä oli eulta hankittuja lupia ja muistelen että tätä polttoaineveron palautusta sai jo aiemmin myös haettiin brysselin lupa tämä on kyllä sellaista nöyristelyä kysymys on kuitenkin suomalaisen maatalouden säilymisestä omavaraisuudesta huoltovarmuudesta näistä aivan perusfundamenteista meidän kansamme turvallisuuden ja toimeentulon sekä maaseudun asuttuna pitämisen viljelijäväestön tulevaisuuden kannalta nämä ovat aivan keskeisiä suomen hallituksen pitää ottaa ryhdikäs asenne siihen ettemme kaikkea kysy brysselistä eivät nuo etelä euroopan jäsenmaatkaan niitä kysele vaan tekevät ja sitten vuosien mittaan saattaa tulla moitteet eulta mitä niistä moittivathan ne äänestäjätkin meitä tuolla kaduilla ja kujilla mutta mitä sillä väliä on antaa tulla kysymys on siis ihan tärkeästä esityksestä mutta tässä yhteydessä on kyllä todettava että nämä kaikki viimeaikaiset hallituksen esitykset ovat tilapäisiä auttavat hetken eteenpäin mutta maatalouden pysyvä kannattavuuskriisi ei näillä ratkea ja se on meille iso ongelma josta pitää kyllä antaa hallitukselle jonkin verran sapiskaa että niihin ei ole puututtu esimerkiksi kaupan ja teollisuuden ruoan loppuhinnasta pitää siirtää osa viljelijöille

nöyristelystä tässä on kysymys siitä että meillähän on ollut jo samantyyppinen järjestelmä ja nyt se otetaan uudelleen käyttöön tavoitteena antaa mahdollisuus tuottajille tulevia investointeja varten tehdä varauksia tämä on ihan normaali järjestelmä ja tässä tämä lainsäädäntö säädetään ja sen jälkeen eulle asiasta ilmoitetaan olen aivan varma siitä että tähän ei tule mutkia matkaan syystä että eu aikana tätä samaa järjestelmää on meillä sovellettu ja on hyvä että se otetaan nyt uudelleen käyttöön sitten kysymys siitä kankaanniemen moitteesta ettei mitään ole tehty elinkeinon kannattavuuden hyväksi on tehty muun muassa kuivuuspaketti on yksi hyvä osoitus siitä ja toinen asia on se että parhaillaan selvitysmies karhinen viimeistelee esityksiään joista torstaina sitten kuullaan enemmän ja sen jälkeen on niiden toimien aika eli valmistelua ja työtä ja päätöksiä on tehty kannattaa olla avoin
arvoisa rouva puhemies itse tulkitsin edustaja kankaanniemen näkemyksen tueksi tälle hallituksen esitykselle mehän mehän tiedämme että suomalaisen maatalouden keskeisiä ongelmia on oikeastaan kaksi toinen on liian suuri kulurakenne josta minun mielestäni pitääkin tulla jonkunmoinen selvitys toivottavasti karhinen ottaa kantaa tähän toinen on sitten se että suomessa valitettavasti joudutaan investoimaan tavalla joka nostaa investointikustannukset korkealle ja se tulee väistämättä sitten vaikuttamaan tulevaan pääomarakenteeseen ja rahoituskuluihin ja ja tämä on isoille investoineille tiloille iso ongelma hallituksen pyrkimys aikanaan poistaa kiinteistövero maatilatalouden tuotantorakennuksilta ei onnistunut koska eu pani vastaan ja siihen edustaja kankaanniemi minusta aivan oikein kohdisti kritiikin ei kumarrella euhun päin vaan tehdään kansallisia päätöksiä ja jos se sitten johtaa johonkin moitittavuuteen niin kuin autoverossa oli niin onhan siinä viisitoista vuotta aikaa sitten vatuloida

arvoisa rouva puhemies edustaja myllykoski kyllä meillä ja vasemmistoliitolla on edelleen samat köyhät mutta halusin kertoa että että kun pääsäännön mukaan pääomatuloa on määrä joka on kaksikymmentä prosenttia nettovarallisuudesta niin monesti jos tulot ovat pienet ei haluta edes pääomatuloveroa maksaa koska kunnallisveron maksaminen on paljon halvempaa eli halutaan

ei mennä sen pääomatulon veroprosentin kautta joka on kolmekymmentä prosenttia ja sitten kolmekymmentä tonnia tienaavilla vielä vielä korkeampi kuitenkin niillä jotka ovat miljoonanavetat investoineet tietenkin täytyy olla niin paljon tuloja että se vääjäämättä menee sen pääomatuloveron mukaan tätä koetin selittää ihan muutoinkin yrittäjävähennys kohdistuu sellaisille henkilöyrityksille joista moni tienaa alle kaksi tonnia kuussa itse asiassa neljäsosa yksinyrittäjistä ansaitsee alle tuhat euroa kuukaudessa

rouva puhemies juuri tuo edustaja kalmarin loppupuheenvuoro on sitä mistä me me olemme täysin samaa mieltä ei poikkipuolista sanaa kysymys on vain siitä kuinka pääomatulot kohdentuvat kuntaan ja se pitäisi sitten aina yhteiskunnallisessa keskustelussa huomioida

kaivosveroista ja yritysveroista niin meidän pitäisi nähdä se kokonaisuus mikä on se kunnan kantokyky kuinka se kunnallinen palvelurakenne kustannetaan siinä mielessä meidän tätä keskustelua pitää uskaltaa käydä avoimesti ei kannata laittaa päätä pensaaseen vaan ollaan avoimia ja rakennetaan tätä yhteiskuntaa yhdessä siihen suuntaan että me voimme myös verotuksen osalta katsoa sen että kunnat ja ehkä nyt sitten tulevat maakunnat pärjäävät

arvoisa puhemies puutun tässä debattipuheenvuorossa lyhyesti kahteen asiaan tässä eu

on nimenomaan niin kuin edustaja anttila tässä sanoi että että kun tämä järjestelmä on ollut käytössä jo aiemmin niin uskon sen siellä menestyvän minun tietääkseni euroopan unionissa on myöskin sellainen linjaus että kaikkien jäsenmaiden alueella on on voitava harjoittaa kannattavaa maataloutta jotta huoltovarmuus turvataan sitten tähän verotusasiaan jonka jonka edustaja myllykoski otti esille tässä on tietysti monta näkökulmaa mutta jos oikeasti siitä puhutaan kuka ne verot maksaa niin muistan nähneeni sellaisen tiedon korjatkaa jos olen väärässä että yli neljäkymmentätuhatta euroa vuodessa ansaitsevat maksavat yhdeksänkymmentäviisi prosenttia kaikesta ansiotuloverosta ja se porukka maksaa myös suurimman osan kunnallisverosta ja suurimman osan pääomatuloveroista eli kyllä ne ovat ne hyvätuloiset jotka meillä maksavat niin kuin tietysti pitääkin että tämä yhteiskunta pysyy pystyssä

on aika outoa että jälleen on löydetty myös tämä valtiontukikortti suomen eu jäsenyyshän tuli voimaan vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi alusta ja tämä tasausvaraus on ollut rakenteeltaan täysin muuttumattomana voimassa nyt yli kaksikymmentäneljä vuotta sitä myös vuonna kaksituhattayksi korotettiin arvovaltaisessa hallituksessa jossa oli pääministerinä paavo lipponen valtiovarainministerinä sauli niinistö ja maa ja metsätalousministerinä kalevi

tämä euromäärä kaksinkertaistettiin silloin ja prosentti nostettiin kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen eikä kenellekään tullut mieleenkään että kysymyksessä olisi valtiontuki sitten sanoisin että olisi investoivien investoivien nuorten viljelijöitten kannalta erittäin tärkeää että tätä tasausvarauksen käyttöaikaa pidennettäisiin nykyisestä kolmesta vuodesta viiteen vuoteen se antaisi paremmat mahdollisuudet käyttää investointeihin maatalouden tulorahoitusta tämän

rouva puhemies tässä on todellakin hallituksen erinomainen esitys ja täällä on esille tullut anttilan ja kivirannan puheenvuoroissa on hyvin asiantuntevasti kerrottu mikä on tasausvarausten tausta tämä on todella hieno asia siinä mielessä että juurikin tasausvarauksella ei tarvitse tehdä niitä vuodenvaihteen sanotaan satunnaisia tai äkkinäisiä investointeja kun ollaan sitten tekemässä verosuunnittelua yhdyn myös edustaja kivirannan esitykseen tähän viiden vuoden jaksoon meillähän on vähän samantyyppinen menovaraus kylläkin metsäpuolella ja sen ainakin itse olen huomannut että hyvin äkkiä se viisi vuottakin tulee siellä vastaan jos ei siihen menovaraukseen olevia asioita ole vielä tehty yhtä lailla kuin tässä puhutaan investoinneista koneisiin kalustoon laitteisiin nykyisillä maatiloilla ne investoinnin koot ovat niin suuria että niihin on on hyvä tietenkin omaakin massia varata ja se olisi hyvä asia jos tämä jakso olisi todellakin pidempi

arvoisa puhemies edustaja myllykoski piti aikaisemmin sinänsä ansiokkaan puheenvuoron ja esitti huoltaan maatilojen heikosta kannattavuudesta ja viljelijöitten ahdingosta mutta keskustelu siitä että tämä järjestelmä olisi keino välttää veroja tämä mielikuva on kyllä harhaanjohtava tasausvarausjärjestelmähän on tavallaan tulevien investointien ennakkopoiston mahdollisuus se ei ole veron välttelyä se ei ole veron välttelyä kunnallisverotuksessa ei pääomaverotuksessa ei missään verotuksessa

sitä voi kuvata niin jos haluaa tällä lailla karrikoiden kuvata että sillä pystyy vuodella siirtämään eteenpäin veroja tehden ennakkopoiston tulevista investoinneista ja tämä kytkeminen pääomatuloihin on sikälikin ontuvaa että useimmiten nämä investoivat tilat ovat nettovarallisuudeltaan semmoisessa tilanteessa etteivät ne edes pysty nostamaan pääomatuloja euron euroa yrityksestä elikkä sikälikin huoli siitä että tässä olisi jonkinnäköistä verovuotoa on

tulkoon nyt vielä kerran sanottua että me kannatamme tätä esitystä mutta kun edustaja tuppurainen otti ensimmäisessä puheenvuorossaan tai ainoassa puheenvuorossaan sen että olisi pitänyt etukäteen eu notifikaatio hoitaa niin sitä arvostelin että tällainen nöyristely ei ole mistään kotoisin no nyt asiantuntijat kertoivat miten tämä on vanhastaan voimassa ollutta ja nyt sitten se uudistetaan edustaja vähämäki on jo esittänytkin että jatkettaisiin viiteen vuoteen on hienoa kuulla että täällä on päähallituspuolueen tuki tälle esitykselle arvoisa puhemies sitten tästä karhisen työryhmästä totean vielä että että se valitettavasti tekee vielä nyt töitä ja esitykset tulevat niin myöhään että tämä hallitus ei ehdi tehdä niille yhtään mitään ja se jää sitten ehkä sellaisen hallituksen

arvoisa puhemies minusta tämä edustaja tuppuraisen eu kortti oli kyllä kyllä varsinainen liioittelu ensinnäkin tämä on todellakin olemassa oleva järjestelmä toiseksi tuloverotus kuuluu kansalliseen kompetenssiin kolmanneksi tässä ei ole tuesta lainkaan kysymys vaan on kysymys verotuksen jaksottamisesta poistojen jaksottamisesta pitemmällä aikavälillä ennenaikaisista ennenaikaisista poistoista neljänneksi minusta meillä muutenkin ollaan liian liian eu orientoituneita joissain ministeriöissä annoin tunnustusta liikenneministeriölle siellä on pystytty viemään asioita eteenpäin mutta valtiovarainministeriö meni tästä vinjetistä jota juuri käsittelimme tuolla liikennevaliokunnassa etukäteen pyytämään lausunnon totta kai virkamiehet siellä rupeavat problematisoimaan näitä asioita ja ja sitten ollaan ollaan siinä ongelmissa suomella pitää päinvastoin olla oma esitys jota viedä eteenpäin ja sitten katsotaan onko siinä jotain ongelmia vaaditaan vaaditaan kansallinen näkökohta ensin ennen kuin mennään kysymään kysymään tarpeettomia

arvoisa puhemies tämä esitys siirtää ei vähennä verotusta ja kansantalouden kannalta tällä on suuri merkitys siinä että se koskee osakeyhtiöitä ja kun tämä esitys muutenkin nopeuttaa rakennemuutosta niin tällä tavalla on maksimoitu se että rakennemuutos maataloudessa tapahtuu nopeammin kuin aikaisemmin tämä on minusta hyvä puoli valtiontuki tämä ei ei mielestäni ole todellakaan koska on käytetty aikaisemmin eikä eu tästä todennäköisesti ole sillä tavalla kiinnostunut ollenkaan sitä käyttöaikaa kolmesta viiteen vuoteen mitä kiviranta esitti ainakin minä tukisin

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on äärimmäisen hyvä ja tärkeä tässä kohtaa kun mietitään sitä millä tavalla luodaan nuoriin maatalousyrittäjiin uskoa tulevaisuuteen uskoa tehdä näitä investointeja ja tämä on yksi elementti jolla myöskin sitä kannustusta tehdään ja nimenomaan tässä ei ole mistään veron maksamatta jättämisestä vaan tässä on nimenomaan tasausvarauksesta kyse jolla siirretään sitä verokertymävuotta niin kuin edustaja kiviranta toi hyvin esille kyllähän tämä menettely on ollut olemassa nyt muutetaan vain rajoja tässä on käsittääkseni aivan turhaa spekuloida sillä etteikö tämä olisi eun hyväksymää nyt meidän täytyy vain myöskin löytää näitä konsteja millä tavalla me voimme luoda sitä yrittäjähenkisyyttä entistä enemmän maatalouden sektorille

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin täytyy sanoa edustaja viljaselle että en todellakaan tarkoittanut tähän lakiesitykseen liittyviä asioita kannatan tätä todella lämpimästi ja olen sitä mieltä että investointeja ja nimenomaan nuorien yrittäjien tulevaisuudennäkymiä pitää rohkaista se on erittäin hyvä suunta ja siinä mielessä tälle esitykselle on pakko antaa kiitosta täällä edustajat anttila ja kiviranta perustelivat kyllä niin hyvin tämän asian ettei tässä pitäisi olla kellään mitään sisällöllistä erimielisyyttä etteikö tätä voitaisi viedä eteenpäin voimme keskustella sitten muusta maatalouspolitiikasta mutta tämän hallituksen esityksen kannalla kyllä pystyn pystypäin olemaan vasemmistoliiton kansanedustajana tämä on hyvä asia täytyy sanoa että perussuomalaisista on tullut tämä erittäin hyvä

arvoisa puhemies täällä on erinomaisesti todistettu sitä että tässä varausjärjestelmässähän ei ole kysymys verojen vähenemisestä pitkällä aikajaksolla vaan tuloksen tasaamisesta jaksotuskysymyksestä pystytään pikkusen paremmin varautumaan etukäteen keräämään puskuria ja omarahoitusosuutta investointeihin jos tämän korottaminen nyt pieneltäkin osin helpottaisi monia voi sanoa aika hankalassakin tilanteessa olevia maatalousyrittäjiä niin niin olen kyllä iloinen siitä ja erityisesti olen iloinen siitä että tässä salissa näyttää olevan suuri yksimielisyys että tämä on hyvä esitys en voi kyllä olla tässä tilanteessa korostamatta myös sitä että tämähän ei ratkaise millään tavalla niitten ahdingossa olevien tilojen tilannetta itse ainakin olen viime aikoina korostanut sitä että me voimme kaikki tehdä kuitenkin pikkusen enemmän suomalaisen maatalouden eteen ostamalla suomalaisia tuotteita ja olemalla siinä todella tiukkoja että me kannatamme vain suomalaisia elintarvikkeita
edustaja hoskonen ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies aivan oikein tämä tasausvaraus todellakin on erittäin hyvä työväline niille tiloille jotka aikovat investoida tulevaisuuteen ja tällä keinoin ne pystyvät varaamaan rahaa sitä varten että investointi tehdään ajatelkaapa hyvät verojen kiertoa pelkäävät edustajat että sellainen maanviljelijä joka tekee

vaikka ostamaan traktorin joka todennäköisesti on suomalaisvalmisteinen kun noita maatilojen traktorikantoja maksaa siinä uudessa tuotteessa hurjan paljon erilaisia veroja muun muassa arvonlisäveroa ja vaikka mitä veroja työn verotusta ynnä muuta elikkä tätä kautta jos me saamme tämän rullan pyörimään niin että tilat kannattavat tällainen tasausvaraus on ihan suorastaan loistava mutta toinen asia on tilojen kannattavuus olen saanut tämän viimeisimmän ruoan halpuutuskierroksen jälkeen suurilta maitotiloilta jotka ovat investoineet uusiin navettoihin ja uusiin laitteisiin ja koneisiin todella karmeita viestejä missä tilanteessa heidän tilansa ovat kyllä meidän pitää tässä talossa nyt pikkuhiljaa herätä miettimään ja samoin noissa keskusliikkeissä mitä tälle asialle pitäisi tehdä
sitten mennään puhujalistaan

tästä on jo käyty varsin hyvä ja laaja laaja keskustelu ja on tietysti itsestäänselvää että tämä on vain yksi niistä toimista jotka pyrkivät auttamaan tässä maatalouden

kannattavuustilanteessa ja ennen kaikkea rohkaisemaan investointeihin mutta kylläkin tärkeä palikka ehkä sellainen näkökulma vielä joka tässä on ehkä sivulauseessa jo tullut esille mutta jota ei ehkä ole ihan suoraan sanottu että maataloushan on hyvin pääomavaltainen ala ja tietysti varsinkin semmoisella alalla jossa tulokset ovat varsin pieniä suhteessa sitoutuneeseen pääomaan investoiminen ei ole kovin helppoa ja silloin jos sitä pystytään edesauttamaan tällaisella tasausvarausjärjestelmän tyyppisellä ratkaisulla mitä tässä nyt esitetään niin niin se on se on ihan varmasti kokonaisuuden kannalta järkevä on varmaan syytä sitten tarkastella tätä tätä aikakysymystä ja ja myöskin tätä tätä ylärajakysymystä mutta tämä on kuitenkin nyt sellainen sellainen asia jolla päästään päästään eteenpäin tämä on on hyvin oikeansuuntainen liike ja ja varmasti auttaa joissakin tapauksissa merkittävästikin kun niitä isoja investointeja suunnitellaan ja mietitään sitä koska ne ajoitetaan ja voidaan niihin sitten jo etukäteen varautua

kunnan verotuloista tämähän ei ei sinänsä lopullisesti vaikuta millään tavalla kuntien verotuloihin ne tosiaan jaksottuvat kun tehdään tasausvaraus myöhemmäksi mutta kai jokainen euro tulee lopulta verotetuksi hallituksen esityksessähän hallitus lupaa tämän ajoitusmenetyksen korvata kunnille se on selkeästi esitetty tässä esityksen taloudelliset vaikutukset kohdassa eli tämä ajoitus ja jaksotuskysymyskin on otettu huomioon hallituksen esityksessä ja kunnat eivät todellakaan menetä yhtään

arvoisa rouva puhemies kaikkien hallituksen esitysten pitää olla sovitettavissa yhteiskunnan kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen ja jos olen oikein käsittänyt niin suomeen yleisesti ottaen investoidaan liian vähän se kertoo jostakin tietysti luottamuksesta mutta varsinkin maatilataloudessa jossa edustaja satonen hyvin kuvasi tämän työ ja yrittäminen on on hyvin pääomavaltaista ja sen takia investointien tasolla on suuri merkitys tämä hallituksen esitys oikeastaan on lääke kahteen tähän että suomessa investoidaan liian vähän ja kun me joudumme maataloudessa joka tapauksessa viemään läpi rakennemuutosta joka kylläkin on jatkunut jo kaksikymmentä vuotta ja maatalous on uusiutunut todella paljon hyvään suuntaan mutta siitä huolimatta tämmöinen tasausvarauksen nostaminen kahteenkymmeneenviiteentuhanteen on oikea toimenpide mutta kun me otamme huomioon nykyinvestointien koot ja niin kyllähän tämä kaksikymmentäviisituhatta oikeasti on liian pieni eli tämä kritiikki että sitä pitäisi nostaa minun mielestäni on täysin oikeutettua ja ennenhän se on kai ollutkin viisi vuotta näitä molempia tulisi vielä tarkastella mitä korkeammalla ne ovat ja mitä pitempi on se vuosiaika sitä enemmän se helpottaa investointien tekoa

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan maatalouden tuloverolakia muutettavaksi niin että tasausvarauksen enimmäismäärä korotetaan nykyisestä kolmestatoistatuhannestaviidestäsadasta

tämä ei vähennä vaan siirtää maatalouden verotusta niin että investointivähennykset voidaan tehdä sitten etukäteen suurempana tämä koskee myös osakeyhtiöitä ja yhdistettynä tällä tavalla nämä toimivat maatalouden rakennemuutoksen vauhdittajana laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja sitä sovelletaan ensimmäisen sovelletaan ensimmäisen kerran kaksituhattakaksikymmentä verotuksessa tässä on ollut puhetta siitä että eu olisi kiinnostunut tästä ja että sen takia meidän olisi parempi odottaa vähän aikaa tietoa onko tämä valtiontuki mutta niin kuin täällä keskustelussa on käynyt esille tämä voitaisiin hyvin tulkita sellaiseksi että tässä ei ole kysymyksessä valtiontuki ja sen takia se voitaisiin ottaa käyttöön myös aiemmin kuin vuonna kaksituhattakaksikymmentä sitten tämä käyttöaika on kolme vuotta tällä hetkellä esityksessä ja kun tässä on tullut esiin myös viiden vuoden mahdollisuus sitäkin tulisi mielestäni harkita

arvoisa rouva puhemies tämä laki on hyvä ja osa sitä kokonaisuuksien sarjaa jolla lainsäädännöllisesti yritämme maatalouden tilannetta helpottaa tässä kriisissä kaikki ne teot mitä voimme tehdä tuotantopanosten hinnat olisivat matalampia norminpurku ja tämän tyyppiset ovat tärkeitä samoin ne teot joilla ohjaamme toivottavasti seuraavalla cap kaudella tukia yhä enemmän aktiiviseen tuotantoon ja kolmanneksi ja tärkeimpänä se että markkinamme olisivat reilut kaipaisin halpuuttamisen tilalle reiluuttamista ja taustaksi pttn tuoreimman selvityksen mukaan maitosektorilla teollisuuden rahavirta on pysynyt vuoden kaksituhattakaksitoista tasolla ja maatalouden ja tuonnin rahavirrat ovat pienentyneet sen sijaan kaupan ja ravintoloiden rahavirta on puolestaan kasvanut miksi se joka tekee eniten saa vähiten

arvoisa rouva puhemies täällä on todella hyviä puheenvuoroja asiasta käytetty useita

tässä ei ole omastakaan mielestäni niin kuin ei muidenkaan mielestä tukielementtiä vaan todellakin jos varausta jää käyttämättä niin viimeisenä vuotena se tuloutetaan ja valtio ja kunnat tulevat kyllä omansa sitten saamaan tämä on erinomainen väline tässä pitkän jänteen suunnittelussa kun mietitään kalustoon laitteisiin rakennuksiin ja muihinkin investointia meidän maatilojen taseethan ovat huomattavasti kasvaneet viime aikoina esimerkiksi pelkästään karjarakennuksen rakentamisessa ja käyttöönotossa puhutaan miljoonan euron saatikka sitten siihen liittyvissä kalustohankinnoissa ne ovat yleensä kymmenientuhansien sadantuhannen euron paikkeilla olevia laitteita ja koneita on erinomainen asia että tässä on ajatusta nyt nostaa enimmäismäärä kahteenkymmeneenviiteentuhanteen euroon mutta itse olisin kyllä jättämässä tämän euromääräisen katon pois ja sitten olisin kyllä kanssa katsomassa tätä viiden vuoden käyttöaikaa koska tuo kolme vuotta tulee hyvin nopeasti kuitenkin vastaan isoissa

tämä tulee todellakin toivottavasti

myös sitten tasaa näitä kuluja eri vuosien osalta kun on heikompia ja parempia vuosia niin että voidaan sitä kautta katsoa ja varautua sitten isompiin investointeihin ja yksi asia vielä tässä on se minkä aikaisemmin mainitsin että näitä epätaloudellisia ratkaisuja ei tarvitsisi verotuksen kanssa tehdä sitten siinä loppuvuodesta

puhemies mistä tässä hallituksen esityksessä loppujen lopuksi on kysymys on maatalouden investointikyvystä tämä hallituksen esitys on hyvä se koskee itse asiassa noin neljäätuhattakahdeksaasataa tilaa jotka käyttämään tätä hallituksen esitystä hyödykseen suomessa on noin viisikymmentätuhatta aktiivitilaa joiden puhdas tulo on

sitten tämän tasausmaksimin voi tehdä noin kaksituhattakahdeksansataa tilaa joiden puhdas tulo on noin satatuhatta no nyt sitten on se kysymys siitä miksi oikeastaan pitäisi koskea siihen jaksotukseen miksi se pitäisi muuttaa kolmesta viiteen vuoteen aivan sen takia että tämän jaksotuksen muutoksella tämä hallituksen esitys tulisi koskemaan kaikkia sataaseitsemäätuhatta tilaa tämä hyödyttäisi siis kaikkia sataaseitsemäätuhatta tilaa kun tällä hetkellä tämän esityksen mukaisesti se kohdistuisi vain noin viiteentuhanteen tilaan enimmän hyödyn saisivat kaikkiaan tämä hallituksen hyvä esitys on iso osa hallituksen tekemiä maatalouden kannattavuuspaketteja yksi vielä puuttuu ja se on oikeudenmukainen tulonjakolaki me olemme sitä ehdottaneet ja vasemmistoliitto ja kd kannattivat sitä sitä ehdotusta budjettiäänestyksessä ennen joulua yksi valtava kysymys tulee maatalouden kannattavuuden osalta olemaan se miten saadaan eun yhteinen maatalouspolitiikka ja sen uudistus miten siinä tulee käymään miten maatalouden tuet tullaan jakamaan vuosina kaksikymmentäseitsemän niiden ennakkotietojen mukaan mitkä sieltä ovat tulleet toisaalta puhutaan joskus että maat saisivat itse omaa kansallista päätösvaltaa enemmän se on hyvä mutta myöskin on tullut moitteita että edelleen on hyvin monimutkainen mekanismi millä nämä eun maataloustuet jaetaan sitten myöskin suomen nettomaksu saattaa hyvin todennäköisesti kasvaa toisaalta saannon on ennustettu heikkenevän noin kuusikymmentä miljoonaa mutta tässä tämä maatalouden haaste on tämä hallituksen esitys on hyvä ja jos vain a pykälän toiseen momenttiin vielä tehdään pieni muutos ja tätä jaksotusta kasvatetaan viiteen vuoteen tuolla jaostokäsittelyssä jo ollaan asiaa käsitelty ehdotuksesta niin tämä vielä tätä esitystä kehittäisi

arvoisa rouva puhemies edustaja vähämäki kuvasitte äsken äärimmäisen jaksotuksen merkityksen ja ja juuri nimenomaan sen millä tavalla tämä olisi myöskin tasavertaisempi entistä useammalle tilalle tätä pitää ilman muuta nyt valiokuntakäsittelyssä jaostokäsittelyssä vielä vielä pohtia ja arvioida sitä voisiko sen tähän muuttaa edustaja pirttilahti toi hyvin esille myös sen että tässä ei ole mitään pelkoa minkäänlaisesta verojen jäämisestä unhon yöhön koska jos tasausvarausta ei ei ole purettu niin jaksotuksen viimeisenä vuonna se tuloutetaan ja silloin se tulee yrityksen veron piiriin elikkä nämä huolet ovat täysin turhia mutta haluan korostaa tässä kohtaa vielä sitä että kyllä tuo toimeenpano nyt olisi kuitenkin tärkeätä saada tästä eu pelosta huolimatta mahdollisimman nopeasti voimaan koska yksi elementti millä me turvaamme kotimaisen puhtaan ruoan tuotannon on se että suunnitelmassa oleviin investointeihin pystytään lähtemään valmistautumaan on myöskin tulontasauksen mahdollisuus mahdollisuus valmistautua investointivuoteen ja siltä osin rohkaista niitä uusia yrittäjiä nuoria laajentajia ja myöskin kuten edustaja vähämäki toi esille tämä tasavertaisuus entistä useammalle mahdollisuus ne investoinnit ovat erikokoisia ja maksimimäärien tasausvarauksia ei tavoittele hirveän iso lukumäärä tiloja vaikka jaksotetaan pidempäänkin mutta ne investoinnit kuitenkin aina kartoitetaan tilakokoon ja itselle sopivaksi ja silloin se myöskin antaa sen mahdollisimman yrittäjälle tilalle ja ennen kaikkea juuri siksi että me voimme vastata siihen kysymykseen onko meidän tuleville sukupolvillemme kotimaista ruokaa tarjolla avustetaan myöskin tällä lainsäädäntötyöllä siihen tulevaisuuden tekoon

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

toteutuessaan tämä esitys tulisi merkittävällä tavalla lisäämään niin lämmityksen kuin liikenteen kustannuksia maassamme perussuomalaisten mielestä asuminen ja liikenne päinvastoin maksavat suomessa jo liikaakin ainakaan lisäkustannuksia ei voida mitenkään hyväksyä kun kustannuksia päinvastoin pitäisi alentaa

puhemies ehdotan hyväksyttäväksi mietintöön liittyvät vastalauseen yksi mukaiset kolme lausumaa

arvoisa puhemies lain ensimmäisessä käsittelyssä käytiin jo laajaa keskustelua lain sisällöstä ja ylipäätään biopolttoaineisiin ja liikenteen päästövähennyksiin liittyvästä tematiikasta ja sen lisäksi esiteltiin myös nämä vastalauseen yksi mukaiset lausumat joten kannatan siis edustaja ihalaisen esittämiä vastalauseen yksi mukaisia lausumia jotka käsittelevät sekoitevelvoitteen sekoitevelvoitteen tarkistamista lain voimassaolokaudella sekoitevelvoitteen kehittämistä synteettisten polttoaineiden osalta tekniikan ja määritelmien kehittyessä sekä kolmatta lausumaa öljykattiloiden remonttituesta sosiaalisin perustein

arvoisa puhemies perussuomalaisten eduskuntaryhmä on suhtautunut jossain määrin kriittisesti nyt tehtyihin esityksiin kuten tässä edustaja mäkelä edellä toi esiin niin tällä muutoksella tulee valitettavasti olemaan vaikutuksia polttoaineiden hintojen nousuun sekä sitä kautta liikkumisen kallistumiseen sekä teollisuuden ja yritysten kilpailukykyyn lisäksi uudistuksesta koituu haittaa myös maataloudelle sekä niille suomalaisille jotka asuvat öljylämmitteisissä

melko varmaa että tässä yhteydessä joudutaan muuttamaan kansallista lainsäädäntöä joka tapauksessa arvoisa puhemies vastalauseessa esitettyjen perusteluiden pohjalta kannatan edustaja mäkelän tekemää hylkäysesitystä

arvoisa rouva puhemies jälleen on toisessa käsittelyssä hallituksen erinomainen esitys millä me saavuttaisimme vuoden kaksituhattakolmekymmentä jakeluvelvoitteet biopolttoainejakeluvelvoitteen osalta eli se nostetaan kolmeenkymmeneen prosenttiin ja sitten kymmeneen prosenttiin myös lämmityspolttoaineissa ja työkoneissa tässä todellakin yksi osa on se että öljylämmitystaloudet tulevat tämän piiriin ja siinä nähdäänkin näin että niihin ei kannattaisi käyttääkään enää nestemäisiä toisen polven tai ensimmäisenkään polven biopolttonesteitä vaan hakea niille muita lämmitysratkaisuja kuten geoterminen lämmitys tai siihen liittyvä tai polttoenergian käyttö sitä vartenhan mietinnössä on myös talousvaliokunnan esitys että tulisikin arvioida pienituloisille suunnattuja energiakorvausavustuksia ja rahastojärjestelmiä tässä jakeluvelvoitteet nähdään erittäin tehokkaaksi ja nopeaksi tavaksi saavuttamiseksi ja talousvaliokunta yhtyy ehdotuksen osalta perusajatukseen siitä että kunnianhimoisilla biopolttoaineita koskevilla velvoitteilla voidaan luoda kannusteita biopolttoaineiden kehittämiselle valmistukselle taikka niihin liittyville investoinneille tämä järjestelmähän on on luonut jo muun muassa meidän valtionyhtiö nesteelle mahtavat mahdollisuudet lähteä jalostamaan erityyppisiä biopolttoaineita ja sen rinnalle meille on tullut nyt useita muitakin yrityksiä suomeen biopolttoaineiden pohja on metsäpohjaista tai jätepohjaista meillä talousvaliokunnassa käytiin keskustelua myös siitä että uudet synteettiset polttoaineet tulisi huomioida tähän mukaan siinä vaiheessa kun red kaksi päätöstä eli uutta listausta uusista biopolttoaineista tehdään vuonna että mukana ovat myös ne synteettiset polttoaineet mitkä siihen mennessä on kehitetty tai mitä ollaan ollaan kehittämässä että tämä tuleva jakeluvelvoite mahdollistaa meillä polttomoottoriautojen ja teknologian pitkän iän vielä eteenpäinkin kun katsotaan nämä toisen sukupolven biopolttoaineet ja lisäksi katsotaan synteettiset niin tämä antaa vielä pitkästi elinikää meidän polttomoottoriautoillemme ja saamme sitä kautta

tämä jakeluvelvoite biopolttoaineiden osalta on tärkeä osa meidän päästövähennyksiämme liikenteen puolella ja kuten tässä salissa varmasti kaikki tietävät erityisesti liikenteen osalta tämä tulee olemaan haasteellinen urakka meidän täytyy ottaa kaikki toimet käyttöön ja jakeluvelvoite on yksi niistä kuten tässä hyvin äskeisessä puheenvuorossa kuultiin nämä uudet synteettiset aineet on saatava mukaan jotta meillä todella on tämä koko paletti ja kaikki mahdollisuudet sitten sitten varmasti mukana vaihtoehdoissa ei pidä jättää näitä eri teknologioita käyttämättä suomen autokanta uudistuu hyvin hitaasti ja siksikin tämä biopolttoaineiden jakeluvelvoite on on tärkeä asia nimenomaan suomelle nimenomaan suomelle näkisin tärkeänä sen että seuraavalla hallituskaudella todella satsattaisiin biokaasun käytön lisäämiseen sillä tavalla että se olisi mahdollista meille meille eri puolilla suomea asuville se vaatii sitä että täytyy täytyy saada investointeja biokaasulaitoksiin ja sitten sitten näitä tankkausasemia laajasti eri puolille suomea jotta jotta sitten biokaasuautolla päästään ajelemaan sähköistyminen on aivan selvä asia sekin on tulossa liikenteen puolelle mutta päästöjen nopean vähentämisen osalta on merkittävä asia että että tämä jakeluvelvoitelaki nyt tässäkin etenee

ja talousvaliokunta on hyvän mietinnön on mielestäni yksi tämän kauden merkittävimpiä lakeja ympäristön kannalta keskustelu siitä millaisilla autoilla tässä maassa ajetaan tällä hetkellä ja mennäänkö vain heti välittömästi sähköautoihin ajatuksena se on aivan järjetön järjetön että lähdettäisiin olemassa olevaa autokantaa radikaalisti muuttamaan nopeasti linja jonka hallitus on valinnut lisäämällä liikennepolttoaineisiin biojaetta on aivan oikea ja erittäin perusteltu ajatelkaapa hyvät edustajakollegat sitä että suomen teillä liikkuu tällä hetkellä esimerkiksi viisi vuotta vanhoja eurooppalaisvalmisteisia dieselhenkilöautoja jotka kuluttavat vähimmillään alle viisi litraa sadalla kilometrillä itsekin ajan sellaisella autolla ei ole tosin eurooppalaisvalmisteinen jolla kesäaikaan pääsee kevyesti alle viiden litran sadalla kilometrillä kun niiden kohdalla lisätään nyt dieseliin tätä biojaetta reilusti niin on vaikea kuvitella mistä löytyisi se ympäristöystävällisempi auto jos lähdettäisiin vaikka hienoja sähköautoja tekemään niin sen auton valmistuksessa käytetään valtava määrä luonnonvaroja ja sitten minä sähköauton ostaisin ja tehtäisiin kivihiilellä sähkö kivihiilellä vasta painellaan niin kylläpä siinä luonto laulaa hoosiannaa sinä päivänä kun tällainen pöljyys tehtäisiin elikkä suomen valitsema linja tässä on aivan oikea tuomme liikennepolttoaineisiin biojaetta koko ajan lisää ja se biojae on suomalaista alkuperää tämä on todella viisas tie sitten samalla voimme hyödyntää näiden ihmisten olemassa olevat autokannat niin että kun joku eläkeläispariskunta tuolla ilomantsissakin ajelee kauppaan vanhalla autolla vanhalla toyota corollalla joka kuluttaa hyvin vähän bensaa ja siinä on se kolmekymmentä prosenttia biojaetta jo kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän niin varmasti ette löydä tästä maasta ympäristöystävällisempää autoa kuin se auto on ihmiset pitävät ne autonsa ihan varmasti kunnossa ja ne osataan korjata sitten on tämä sähköautohössötys jolla muka korvattaisiin nämä kielletyt polttomoottorit mitä demarit ovat esittäneet kyllä sitä kaikenlaisia esityksiä tekee mutta ajattelu on jäänyt aika vähälle siinäkin esityksessä nimittäin ajatelkaapa sitten tilannetta jos me nämä polttomoottorit kieltäisimme mitä tehtäisiin työkoneille se on ajatusmaailmana aivan täysin kammottava meidän työkoneemmehan kaikki pilkku yhdeksän prosenttisesti dieselmoottoreilla kaivinkoneet metsäkoneet kuorma autot ja niin edelleen näin ollen tämä on aivan äärimmäisen hyvä tie minkä suomi on valinnut ja tätä tietä pitää jatkaa lopuksi arvoisa puhemies toivoisin että tähän ympäristökeskusteluun saataisiin myös se järki että tässäkin asiassa niin kuin tuossa edellä käsitellyssä maataloutta koskevassa asiassa pitäisi jonkun ruveta ajattelemaan suomalaisilla aivoilla meillä itsellämme on tässä maassa mahdollisuudet hoitaa luontoa ja näitä biojakeita sun muita hyviä asioita niin että me suomalaiset hyödymme jos me lähdemme näitä

lähinnä keskustalaisten pitämiä puheenvuoroja että totta kai on hyvä ja oikein että jos meillä biopolttoainetta syntyy jonain sivutuotteena tai sitä muuten tuotetaan niin sitä käytetään siinä ei ole mitään vikaa mutta näissä puheenvuoroissa ei ole huomioitu sitä että tästä koituu kustannuksia ja polttoaineen hinnan nousua minkä tämä hallituksen esityskin kyllä tunnustaa itse asiassa meidän puolueemme näkemyksen mukaan jopa sitä

arvoisa puhemies edustaja hoskosen puheenvuoro innosti puhumaan tästäkin asiasta kun olen kuitenkin asiasta kiinnostunut ja ottanut selvää kyllä se kuitenkin niin on että sähköllä liikkuminen autojen liikkuminen sähköavusteisesti on tätä päivää

se on ympäristöystävällistä esimerkiksi uusimman tekniikan maailman tutkimuksen mukaan missä tutkittiin nimenomaan suomalaisen energiantuotannon tilaa tällä hetkellä ja se on menossa enemmän ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan tulevaisuudessa kun tällä hetkellä esimerkiksi hybridiautoa ja sitten tavallista dieselautoa tai bensa

kolmen vuoden jälkeen se hybridiauto on ympäristön kannalta parempi kuin polttomoottori jossa ei ole sähköavusteisuutta sitten myös näistä työkoneista ja muista meillähän on liikenteessä jo tällä hetkellä sekä metsäautoissa kuorma autoissa että myös maansiirtoautoissa uusi kotimainen innovaatio jota on nyt nyt semmoinen vajaa kaksi vuotta myyty joka on hybridiauto siinä yli yhdeksänsataa hevosvoimaa saadaan aikaan sillä että hevosvoimaisen lisäksi tulee sähkömoottori joka vääntää niin että päästään joka paikasta pois ja sen polttoaineen kulutus on huomattavasti pienempi elikkä minä kyllä ottaisin käyttöön nämä

juttuhan on niin että me kaikki tiedämme tällä hetkellä että joka ainoa maailman autotehdas suurimmat autontuottajat tiedemiehet tiedän että esimerkiksi yhdysvalloissa monessa yliopiston tutkimuslaitoksessa siellä massachusettsin yliopistossa mitssä tehdään valtavaa tutkimusta nimenomaan tämän sähköautotekniikan kehittämiseksi samoin kaikki tutkimuslaitokset autotehtaiden omistamat laitokset tekevät valtavia investointeja siellä tutkitaan sähköautojen kannattavuuden parantamista akkuteknologian parantamista ja niin edelleen elikkä se tekniikka tulee sieltä mukaan ihan varmasti ei suomen valtion kannata hyppiä eikä yhtään euroa rahaa työntää ylimääräistä sinne ei tarvitse sitä tehdä odotetaan rauhassa tuotetaan omia biopohjaisia polttoaineita liikenteeseen annetaan ihmisten ajaa niillä vanhoilla corolloilla ja diesel golfeilla aivan älyttömän hyviä autoja jos neljän litraakin dieseliä se diesel golf syö kesäkelissä ajaessa niin rohkenen väittää jos joku puheeni kuulee tuolla tiedemiespiireissä niin toivon että lähettää minulle sähköpostiin laskelman miksi tämä neljä litraa kuluttava auto olisi se onnettomin vaihtoehto tässä ilmastopolitiikassa että se on tällä hetkellä suomen ja koko maailman kannalta erittäin hyvä että käytämme ne vanhat koneet

ainahan niissä ensimmäisissä sähköautomalleissa missä tahansa uudessa automallissa on lapsenvikoja mutta kun menemme kymmenen vuotta eteenpäin tämänkin nyt pöydällä olevan lakiesityksen tähtäinpiste on kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän siihen on kymmenen vuotta aikaa niin ihan varmaan silloin kun tämä laki menee vanhanaikaiseksi eli kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän joulukuun viimeinen päivä meillä on jo semmoisia välineitä sähköautoja tässä maassa jotka tulevat pikkuhiljaa syrjäyttämään polttomoottoriautoja ja se on aivan terve kehitys sinne ei valtiovallan kannalta mennä härkkimään autoteollisuus näkee erittäin suurta intoa tässä asiassa ja valtavia rahamääriä sijoitetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen esimerkiksi tänä päivänähän löytyy jo markkinoilta hybridejä joissa on

bensankulutus laskemaan hyvinkin alas kaupunkiliikenteessäkin tämä on sitä tulevaisuutta mutta ei tässä kannata minun mielestäni paniikkiin mennä tämä hallituksen esitys joka nyt hyväksytään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta on oikea tie tätä suomen pitää tukea
arvoisa rouva puhemies todellakin sähköteknologia tulee moottoreihin mutta tässä kuitenkin mietitään että tänä vuonna hankittu auto olisi vielä kahdenkymmenen vuoden päästä käyttökuntoinen ja vielä käytettävissä ja kuinka pitkään me voimme niillä ajaa itse itse näen että nämä

toisen sukupolven biopolttoaineet ja synteettiset polttoaineet tuovat vielä mahdollisuuden näitten polttomoottoriautojen pitkäaikaisempaankin käyttöön mutta on aivan totta että sähkö tulee rinnalle ja sähkö on monessa varmaan hyvä esimerkiksi kun mietitään näitä kaksipyöräisiä polkupyöriä tai moottoripyöriä me kävimme juuri moottoripyörämessuilla katsomassa että kaupunkiliikenteen osalta on tämä aika helppo tehdä mutta pitkän matkan ja kylmien olosuhteiden osalta tässä ajassa ei ehkä vielä ihan täysin olla olla siinä hintaluokassa missä normaali perhe voisi tällaisen sähkölaitteen ostaa edustaja mäkelä otti esille että onko arvioitu tätä kustannustason nousua liikennevaliokunta on todellakin pohtinut sitä hinnan kehitystä ja myös saatavuutta ja epävarmuustekijöitä siihen ja niitä tulee tarkastella se on aivan totta mutta huomauttaisin että suurin osa tälläkin hetkellä polttoaineen hinnasta on veroja jos näitä tarkastellaan niin siinä pitää myös valtionkin sitten omalta osaltaan pohtia mikä on fossiilisen polttoaineen hinta ja mikä on biopolttoaineen hinta ja niitten verotussuhde

kehitystä vielä kannattaa jonkun aikaa odottaa se ei ole vielä ihan näihin olosuhteisiin valmista mitä meillä täällä suomessa on eikä mielestäni myöskään valtion tule suosia mitään tiettyä teknologiaa tukipolitiikallaan tai sanktioillaan yhteiskunnan pitää olla mahdollisimman teknologianeutraali sitä ajatusta nostaisin kuitenkin esiin että mihin tämä mahdollinen biopolttoaine jota maassa tehdään tulisi loppujen lopuksi mielekkäimmin käyttää käytetäänkö se pistekulutuksena yksittäisissä autoissa ajoneuvoissa vai saataisiinko sille parempi hyötysuhde jos se käytettäisiin esimerkiksi sähkön tai lämmön tuotantoon voimaloissa meillähän on valmis sähköverkko jota pitkin sen sähkön pystyy siirtämään ja maamme ei ole energian suhteen läheskään omavarainen tälläkään hetkellä eli joka tapauksessa kotimaista energiatuotantoa tarvitsisi lisätä meillä ettemme olisi venäjän tuontisähköstä riippuvaisia pakkasella eli sinnekö se biopolttoaine laitetaan vai autoihin ei sitä kuitenkaan rajattomasti

arvoisa puhemies kommentoisin vielä tästä että sähköautot eivät olisi vielä valmiita no täytyy sanoa että silloin kun on kysymyksessä täyssähköauto niin varmasti on haasteita paitsi siellä oikosulkumoottorissa myös muualla mutta esimerkiksi sata vuotta sitten sähköautojen osuus oli suurempi kuin ottomoottoriautojen osuus

suurin kilpailija oli höyryauto siihen aikaan jos ajatellaan oikosulkumoottorin huoltoa ja ja vikaantumista niin nehän ovat voisi sanoa paljon vähemmän huoltoa tarvitsevia kuin esimerkiksi ottomoottorit oikosulkumoottorilla ei ole huolto ohjelmaa esimerkiksi hybridiautossa huolletaan pelkästään se ottomoottori ja ja niin pois päin elikkä teknologia on kyllä kehittymässä hyvään suuntaan ja minä ainakin kannatan sitä että valtio ottaa positiivisen kannan siihen mikä tulevaisuudessa on teoreettisesti se vähiten kuormittava vaihtoehto ympäristölle

arvoisa rouva puhemies vielä edustaja mäkelälle käsittelemme liikenteen jakeluvelvoitteita ja itse näen sen siten että nestemäiset polttoaineet kaasumaiset polttoaineet ja siihen liittyvät muun muassa tulevat metanolit tai ammoniakkipohjaisetkin polttoaineet ovat mahdollisia no voimme myös käyttää kiinteitäkin mutta sitten mennään tähän häkäautotekniikkaan eli näen että se karkeampi teknologia ja biopolttoaineet voidaan käyttää lämpölaitoksissa ja käytetään nestemäiset ja korkean korkean jalostusasteen biopolttoaineet liikenteessä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmekymmentäseitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä
arvoisa puhemies tämä liikenne ja viestintävaliokunnan viestintävaliokunnan mietintö sisältää sellaisen harvinaislaatuisen seikan että valiokunta esittää useiden hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä näin siis yksimielisesti jopa hallituksenkin edustajien toimesta tässä on kyse takseista ja taksamittareista ja näitä muutoksia ei nyt sitten olla viemässä eteenpäin tämä toki mahdollisti mietinnön viemisen eteenpäin yksimielisenä uskon että taksamittariasiassa olisi myöskin vastalauseita nähty jos sitä olisi sellaisenaan lähdetty viemään eteenpäin on tietenkin kannatettavaa että puolivalmiita lakiesityksiä ei edistetä tässä tulee kuitenkin mieleen olisiko näin ollut viisasta toimia jo alkuperäisenkin taksiuudistuksen suhteen kuten nyt tässä näemme ei ei siitä taksiuudistuksesta tällaisellakaan puuhastelulla hyvää saada entinen järjestelmä ei ollut rikki sitä lähdettiin korjaamaan ja nyt sitten saadaan korjata korjata järjestelmää joka todellakin on rikki tämä hallitus tuskin asialle mitään tekee mutta seuraavalle hallitukselle kyllä ehdottaisin tämän taksiuudistuksen vakavaa mietintää tai jopa sen perumista

ensimmäiseen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmekymmentä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies käsittelyn alla meillä on laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta laki perustuu euroopan direktiiviin jota laitetaan kansallisesti tässä toteen hankintayksiköt velvoitetaan ottamaan vastaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa uutta lakia ei kuitenkaan sovellettaisi jos laskun käyttö voisi paljastaa salassa pidettäviä tietoja tai vaarantaa valtion keskeisiä turvallisuusetuja

tietenkin tässä on ollut muutamia puutteitakin on ollut aikaisemmin esimerkiksi tietosisällön puutteita ja järjestelmän yhteensopimattomuutta joita tässä laissa yritetään myös parantaa lain vaikutuksista meillä oli keskusteluja valiokunnassa ja ja asiantuntijakuulemisessa siitä millaiset pienten toimijoiden mahdollisuudet ovat lähteä näihin hankintakilpailutuksiin mukaan valiokunnassa todettiin ja selvityksen perusteella todettiin että markkinoilla on yhä enenevässä määrin myös mikroyrityksille tarjottavia ja skaalattavia palveluita joten valiokunnan sääntelyä puoltavaan kantaan on osaltaan vaikuttanut myös käsitys että prosessien sähköistyminen tuonee myös tehokkuushyötyjä suhteessa eniten juuri pienille yrityksille ja toimijoille joiden hallinnossa ei ole helposti saavutettavissa skaalaetuja esimerkiksi paperilaskujen käsittelyn ulkoistuksilla talousvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että uuden sääntelyn vaikutusta seurataan ja näiden havaintojen pohjalta arvioidaan tulisiko soveltamisalaa tai velvoittavuuden nyt ehdotetun mukaisesta eli otimme otimme myös huomioon tämän pienten yritysten huolen mikä tuli vahvasti valiokunnassa esille mutta toteamme sen todellakin että palveluja on saatavissa eikä tämä tule estämään pienyrityksiä pienyrityksiä julkisiin hankintoihin mukaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yhdeksäntoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tämä ympäristövaliokunnan mietintö on yksimielinen asia jota mietintö koskee eli avustukset pilaantuneiden maa alueiden puhdistamiseksi muistuttaa siitä miten kalliiksi voi tulla ympäristönsuojelun laiminlyönti koska siitä usein sitten jälkikäteen lankeaa kallis lasku kuten on laita pilaantuneiden maa alueiden kohdalla suomessa sellaisia alueita joiden maaperä on todettu tai

on epäilty pilaantuneeksi arvioidaan olevan yli niiden maaperässä on niin paljon haitallisia aineita että alueet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja esimerkiksi pohjavesille näistä lähes neljätuhattayhdeksänsataa aluetta on jo kunnostettu mutta yli kolme neljäsosaa siitä alkuperäisestä määrästä on edelleen vielä kunnostamatta tärkein syy tähän hallituksen lakiesitykseen on se että nykyinen avustusjärjestelmä ei aivan vastaa valtionapua koskevan lainsäädännön eikä perustuslainkaan vaatimuksia avustuksia näiden maa alueiden kunnostamiseen on annettu pääasiassa öljysuojarahastosta ja valtion jätehuoltojärjestelmästä öljysuojarahastosta tietysti ensisijaisesti

polttonestejakeluasemien kunnostamiseen ympäristövaliokunta toteaa että hallituksen esitys on tarpeellinen ja kannatettava mutta että tällä ei sinänsä tätä ongelmaa ratkaista koska ei ole näköpiirissä muutosta siihen määrärahatasoon valiokunta esittää

hallituksen esityksen pykäliin muutamaa muutosta joista merkittävin

ehkä lakiesityksen valmistelussa huomiotta että jos aivan hallituksen esityksen mukaisena laki hyväksyttäisiin niin kunnat eivät voisi enää saada avustusta sellaisten vanhojen kaatopaikkojen kunnostamiseen joissa kunta on sinänsä vastuussa alueen pilaantumisesta mutta koska aikoinaan on toimittu silloisten lakien mukaisesti valiokunta katsoo että ei olisi kohtuullista evätä kunnilta mahdollisuutta valtionavustuksen saamiseen saamiseen kaatopaikan alueen kunnostamiseksi ja tämän asian selkiyttämistä valiokunta ehdottaa pykälään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

arvoisa rouva puhemies lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa jossa maatalouden toimintaympäristö poikkeuksellisten sääolosuhteitten ja taloudellisen taakan vuoksi heikentynyt todellakin meillä on kaksi erittäin huonoa satovuotta takana ja on erinomainen asia että hallitus on lähtenyt ottamaan tähän otetta millä tavalla saataisiin heikentyneen taloudellisen tilanteen omaaville maatiloille rahoitusta ymmärrän sen myös tästä talousvaliokunnan näkökulmasta että olemme kiristäneet paikallispankkien ja yleensäkin pankkisektorin riskirahoitusasioita riskirahoitusasioita ja sitä että on ehkä vaikeampaa saada vielä niistä rahoitusta jos omat asiat eivät ole kunnossa on erinomainen asia että valtio lähtee tässä vaiheessa mukaan tukemaan näitä yrityksiä tässä on esityksenä että että tämä tulisi toimeenpanna ennen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kevättä olen aivan samaa mieltä että tulisi kiirehtiä tämän lain lain voimaantuloa että saataisiin tuonne kentälle tämä rahoitusmahdollisuus käyttöön lisäksi oli erinomainen asia se että tämä tuli maatilatalouden lisäksi tukemaan myös turkistuotantoa koska yhtä lailla nämä satovahingot ovat vaikuttaneet sinnekin taloudellisesti heikentävästi